Kysymys koskee EUn osallistumista YKn välineen laatimiseen, jolla pyritään vaikuttamaan monikansallisten yhtiöiden vastuuseen ihmisoikeuksista. YK toteuttaa parhaillaan hallitusten välistä prosessia kehittääkseen kansainvälisen ihmisoikeuslain puitteissa maailmanlaajuista järjestelmää, jolla voidaan puuttua liiketoiminnasta johtuviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Kolmen valiokunnan yhteinen kysymys on todiste parlamentin kiinnostuksesta aiheeseen.

Haluamme myös tiedustella, milloin ja millä ehdoilla voimme odottaa EUn virallista valtuutusta osallistua neuvotteluihin. Minkä aseman EU aikoo ottaa ensi viikolla, kun seuraava hallitustenvälinen neuvottelukierros järjestetään Genevessä? Haluan muistuttaa, että kehitysvaliokunta on myös hyväksynyt aiheesta päätöslauselman, jossa se peräänkuuluttaa EUta osallistumaan YKn vetämiin neuvotteluihin.

Odotan mielenkiinnolla muiden kysymyksen laatijoiden näkemyksiä.